ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolme

yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudes neljättä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään

arvoisa puhemies esitän että pykälä hyväksytään vastalauseen yhtenä mukaisena

arvoisa puhemies kannatan

merkitään

no niin keskitytään